Ellen olisi nähnyt asiasta elävää uutiskuvaa, ainakin minä olisin saattanut epäillä, ovatko nämä uutiset totta, koska viime aikoina Etelä Afrikasta tulleet uutiset ovat olleet pääasiassa positiivisia. Mitä siis pitäisi tehdä?

EU ei voi päätyä vain siihen, että se vaatii muilta jotakin, vaan mielestäni ulkopoliittisen asiantuntijan Lady Ashtonin tulee tarjota myös apua.